lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

pituus

enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies suomi osallistuu ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoroon ensimmäinen heinäkuuta kolmaskymmenesensimmäinen joulukuuta kaksituhattakuusitoista

ruotsi ennen osaston valmiuteen asettamista koskevan ratkaisuehdotuksen tekemistä valtioneuvosto kuulee eduskuntaa antamalla sille sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selonteon eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen suomen osallistumisesta ison britannian johtamaan taisteluosastoon on linjattu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisissä kokouksissa näistä linjauksista on informoitu myös eduskuntaa linjauksien mukaisesti suomi asettaa taisteluosastoon tiedustelujoukkueen ilmatulenjohtoryhmän esikuntaupseereita ja tarvittavat tukielementit suomalaisjoukon kokonaisvahvuus kokonaisvahvuus on noin viisikymmentä arvoisa puhemies taisteluosastojen tarkoituksena on vahvistaa eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa ja sen keinovalikoimaa kriisinhallinnassa lisäksi osastot edesauttavat jäsenvaltioiden sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä eri maaryhmistä koostuvat eun taisteluosastot ovat olleet valmiudessa kuuden kuukauden jaksoissa vuodesta kaksituhattaseitsemän alkaen yleisenä sotilasterminä taisteluosasto viittaa joukkoon joka pystyy itsenäiseen toimintaan valmiudessa olevan taisteluosaston tulee pystyä aloittamaan kriisinhallintatehtävät kriisialueella kymmenen päivän kuluessa siitä kun eu neuvostossa tehdään päätös kriisinhallintaoperaation perustamisesta operaation käynnistämistä koskeva poliittinen päätös voidaan siten tarvittaessa toimeenpanna nopeasti taisteluosastojen käytön mahdollisuuden myötä eu voi tarvittaessa reagoida nopeasti kehittyneisiin kriiseihin yleisen kehyksen taisteluosastojen toiminnalle muodostaa sen mukaan taisteluosastoa voitaisiin käyttää suhteellisen rajoitettuun ja taisteluosaston koon mukaan mitoitettuun tehtävään jonka kesto on rajattu ykn tukeminen on keskeinen

voidaan käyttää joko erillisenä kriisinhallintajoukkona tai osana laajempaa operaatiota konseptin mukaan se soveltuu esimerkiksi etujoukoksi jonkin keskeisen kohteen kuten lentokentän tai sataman turvaamiseksi kyseeseen voisi tulla myös rajatun alueen haltuunotto tai vakauttaminen ennen laajemman joukon saapumista taisteluosasto voisi myös väliaikaisesti tukea esimerkiksi ykn kriisinhallintaoperaatiota alueella jossa tilanne on äkillisesti vaikeutunut tai tukea humanitääristen kuljetusten perille toimittamista konseptin mukainen operaation enimmäiskesto on neljä kuukautta kunkin taisteluosaston valmiusvuoro kestää konseptin mukaan puoli vuotta ja kerrallaan eulla on valmiudessa lähtökohtaisesti kaksi taisteluosastoa kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla valmiudessa on ison britannian myös saksan johtama taisteluosasto arvoisa puhemies eun taisteluosastoja ei ole toistaiseksi käytetty keskeisimmät syyt tähän ovat olleet yhtenäisen poliittisen tahdon puute taakanjakokysymykset ja kysymys valmiusvuorossa olevan osaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintatehtävän hoitamiseen myös ison britannian osalta tilanne on se että tällä hetkellä ei ole käynnissä valmisteluja ison britannian johtaman osaston käyttämisestä sen valmiusvuoron aikana mikäli tällainen tilanne kehittyisi on vaikea arvioida olisiko eussa edellytyksiä tehdä päätös käyttöönotosta taisteluosaston lähettämisestä operaatioon päättävät eun jäsenmaat vaikka johtovaltiolla ja osastoon osallistuvilla mailla onkin suuri rooli päätöksenteon valmistelussa viime kädessä se missä ja miten taisteluosastoa käytetään on aina poliittinen päätös vaikka eun taisteluosastoja ei ole käytetty kriisinhallintaoperaatiossa on niiden rooli sotilaallisten suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämisessä vakiintunut eussa on keskusteltu erilaisista toimenpiteistä käytettävyyttä voitaisiin parantaa suomen näkemyksen mukaan eun toimintakyvyn kannalta on oleellista että eulla on todellinen valmius käyttää nopean toiminnan kykyä suomi on johdonmukaisesti puhunut taisteluosaston käytön puolesta ja myös osallistunut valmiusvuoroihin vaikka konsepti alkujaan onkin luotu ammattiarmeijoita eikä yleiseen asevelvollisuuteen pohjaavia reserviläisarmeijoita varten suomi on tukenut teknisiä osastojen käytettävyyden ja yhteisrahoituksen lisäämiseen tähtääviä uudistuksia arvoisa puhemies ison britannian johtama taisteluosasto on ison britannian irlannin

ja suomen muodostama osasto se täyttää eun taisteluosastokonseptin mukaiset vaatimukset ja on valmis toteuttamaan mahdolliset kriisinhallintatehtävät

osasto muodostuu esikuntaosista mekanisoidusta pataljoonasta tykistöpatteristosta tukikomppaniasta tiedustelukomppaniasta esikuntakomppaniasta huoltokomppaniasta ja pioneeriosastosta kokonaisvahvuus on noin tuhatseitsemänsataa sotilasta joista suurin osa noin tuhatkolmesataa sotilasta on isosta britanniasta muiden osallistuvien maiden asettamat joukot ovat vahvuudeltaan noin viisikymmentä viiva sataviisikymmentä sotilasta suomen asettama osasto muodostuu tiedustelujoukkueesta ilmatulenjohtoryhmästä huolto osasta sekä esikuntaupseereista ja sen kokonaisvahvuus on viisikymmentäkaksi henkilöä suurin osa on reserviläisiä ison britannian

on ollut laadukkaasti toteutettua esikuntaosien koulutus alkoi jo tammikuussa isossa britanniassa ja suomalaisen pääjoukon koulutus maaliskuussa porin prikaatissa säkylässä suomen osaston koulutusvaihe kestää noin kolme kuukautta ja huipentuu touko ja kesäkuussa pidettäviin kansainvälisiin harjoituksiin isossa britanniassa ja virossa suomalaisjoukko on parhaillaan koko taisteluosaston pääsotaharjoituksessa isossa britanniassa taisteluosaston koulutusvaihe päättyy kesäkuun lopulla ja osasto siirtyy valmiusvaiheeseen heinäkuun alusta alkaen suomen osallistumisen koulutus ja perustamisvaiheen sekä valmiusajan kustannukset on huomioitu sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa nämä perustamisesta koulutuksesta ja koituvat kulut ovat yhteensä noin kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa sisältäen sekä ulkoasiainministeriön että puolustusministeriön pääluokasta katettavat menot arvoisa puhemies päätös valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä eun operaatiossa on aina kansallinen suomessa päätös tehdään sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti eun taisteluosastojen mahdollista käyttöä koskevat kansalliset päätökset valmistaudutaan tekemään nopeammin kuin päätökset osallistumisesta muihin sotilaallisiin

toteutettava selontekomenettely ennen valmiusvuoron alkamista eun neuvoston päätös taisteluosaston käytöstä operaatiossa edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä käytännön tasolla osastoon kuuluvat sotilaat ovat antaneet vapaaehtoisen palvelussitoumuksen jonka mukaisesti he ovat korkean valmiuden aikana viiden päivän lähtövalmiudessa osallistumaan mahdolliseen operaatioon kustannuksiin jotka liittyvät osaston mahdolliseen käyttöön operaatiossa ei ole varauduttu vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesityksessä mikäli kansallinen päätös taisteluosaston lähettämisestä operaatioon tulisi ajankohtaiseksi olisi rahoituksesta päätettävä lisätalousarviomenettelyssä suuntaa antava kustannusarvio suomen osallistumisesta neljän kuukauden operaatioon noin viiteenkymmeneen sotilaan osastolla olisi yhteensä noin viisi miljoonaa euroa arvoisa puhemies suomi on osallistunut eun taisteluosastoihin aiemmin yhteensä viisi kertaa vuosina kaksituhattaseitsemän ja kaksituhattayksitoista suomi osallistui saksan ja alankomaiden johdolla muodostettuihin taisteluosastoihin sekä vuosina kaksituhattakahdeksan kaksituhattayksitoista ja kaksituhattaviisitoista ruotsin johtamiin pohjoismaisiin taisteluosastoihin suomen kokemukset eun taisteluosasto osallistumisesta ovat olleet myönteisiä vaikka osastoja ei ole toistaiseksi käytetty operaatioihin on niihin osallistuminen tukenut puolustusvoimien suorituskykyjen ja suomen kriisinhallintavalmiuksien ylläpitoa ja kehittämistä jos kohta onkin tunnustettava osastojen hintavuus verrattuna esimerkiksi perinteisiin reserviläisten kertausharjoituksiin osallistuminen

käytännön toimeenpanoa tämän katsotaan vahvistavan osaltaan suomen kansainvälistä asemaa ja puolustuskykyä

arvoisa herra puhemies

taisteluosastot ovat olleet toimintavalmiudessa vuodesta kaksituhattaseitsemän lähtien tarkoituksena on että joukkoja voitaisiin käyttää tilanteissa joissa tarvitaan nopeaa reagointia yllättävästi syntyneeseen kriisiin taisteluosastoja tai nopean toiminnan joukkoja miksi niitä myös kutsutaan ei ole tähän mennessä koskaan vielä käytetty sitä on täällä eduskunnassakin kritisoitu ulkoasiainvaliokunta totesi viime vuoden taisteluosaston valmiusvuoroon liittyvässä mietinnössään että taisteluosastojen käyttöön tulisi olla euroopan unionissa todellinen valmius ja kyky arvoisa puhemies suomi on kuitenkin katsonut että on perusteltua osallistua taisteluosastotoimintaan osallistuminen tukee suomen sotilaallisen toimintakyvyn kehittymistä ja näin tuemme suomelle tärkeää euroopan unionin yhteistä ulko ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä

tulee perussuomalaisten mielestä on tärkeää että eduskunnan näkemykset osallistumisen kannattavuudesta otetaan huomioon myös jatkossa viime vuoden tavoin suomi osallistuu tänä vuonna taisteluosastoon kevennetyllä toimintamallilla tämä tarkoittaa sitä että valmiusvuoroon osallistuvan joukon kokoa on pienennetty ja että valmiusvuoroon osallistuu kriisinhallintakoulutusta jo aiemmin saaneita joukkoja tänä vuonna valmiusvuoroon osallistuminen maksaisi noin kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa kun se vielä vuonna kaksituhattayksitoista maksoi kokonaista kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa tämä tasannee toimintaan osallistumisesta saatavan hyödyn ja hinnan suhdetta perussuomalaiset katsovatkin että toimintaan osallistuminen on tällä hetkellä perusteltua koulutuksesta saatavan osaamisen eun puolustuspoliittisen ulottuvuuden tukemisen vuoksi arvoisa herra puhemies on syytä kysyä muuttaisiko kansainvälisen sotilaallisen avun ja vastaanottamisen mahdollistava lainsäädäntö joka tulee myöhemmin tässä kuussa eduskuntaan euroopan unionin taisteluosastokonseptiin osallistumista suomen osalta vastaus on ei muuta taisteluosastotoiminta koskee sotilaallista kriisinhallintaa jossa voimankäyttö perustuu oikeuteen käyttää tehtävän kannalta välttämättömiä voimakeinoja sotilaallisen avunannon mahdollistava lainsäädäntömuutos taas koskisi yksittäisen eu maan toisille jäsenvaltioille antamaa sotilaallista apua molempien konseptien kehittäminen ja esilläolo kertovat kuitenkin euroopan unionin puolustuspolitiikan jonkinasteisesta vahvistumisesta tulevaisuudessa suomen

osallistumista on edelleen pyrittävä tarkastelemaan kriittisesti vuodesta kaksituhattakahdeksantoista eun taisteluosastojen uudistamissuunnitelmien mukaisesti taisteluosastot ovat jatkossa valmiudessa kokonaisen vuoden ajan ja vastuuta tullaan jakamaan tasaisemmin kaikkien osallistuvien maiden kesken lisäksi on puhuttu taisteluosastojen yhteisrahoituksen kasvattamisesta perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä yhteisrahoitus madaltaisi kynnystä joukkojen käyttämiselle ja tukisi täten suomen tavoitetta euroopan unionin puolustuksellisen ulottuvuuden kehittämisestä arvoisa puhemies perussuomalaiset katsovat että valiokuntakäsittelyssä olisi tärkeää että kiinnitettäisiin huomiota siihen mikä merkitys taisteluosastoilla on euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä onko niiden merkitys ennen kaikkea kansallisten puolustusvoimien osaamisen kasvattamisessa ja eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaan sitoutumisen osoittamisessa vai varustaudutaanko niiden avulla johonkin todelliseen uhkaan kiitos

arvoisa puhemies

eun nopean toiminnan joukoiksi vuodesta kaksituhattaseitsemän alkaen jäsenmaista koostuvat maaryhmät ovat olleet valmiudessa kuuden kuukauden jaksoissa suomi on osallistunut taisteluosastoihin viisi kertaa tänään käsittelemme suomen kuudetta osallistumista tällä kertaa ison britannian johtamaan osastoon muut maat ovat irlanti latvia liettua ja ruotsi kokoomuksen eduskuntaryhmän kanta on että on selvää että suomen tulee osallistua tähän toimintaan kuten aiemminkin kyse on arvoista vastuunkannosta ja turvallisuudesta toiminta joka lisää suomen kriisinhallintavalmiuksia ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämistä on tervetullutta ja tarpeellista selonteon mukaan kokemukset osallistumisesta ovat olleet myönteisiä

palvellut kriisinhallintaoperaatioissa valmiusvuoronsa jälkeen nykyisessä turvallisuusympäristössä valmius nopeaan reagointiin korostuu entisestään taisteluosastojen käytöstä ei toistaiseksi ole kokemuksia harjoittelulla harjoittelulla ja valmiudessa ololla on oma arvonsa mutta käytännön kokemus olisi omiaan vahvistamaan järjestelmän uskottavuutta kyse ei kuitenkaan ole ollut siitä ettei kriisinhallintajoukoille olisi ollut käyttöä eu on osallistunut kriisinhallintaan esimerkiksi malissa tsadissa ja kongossa mutta näillä kerroilla joka kerta on perustettu oma erillinen operaationsa

turvallisuustilanne euroopassa koettiin pitkään vakaaksi turvallisuusympäristö euroopassa on kuitenkin muuttunut merkittävästi lyhyessä ajassa ja euroopan lähialueilla sodat ja konfliktit ovat lisääntyneet samalla olemme nähneet että kriisejä saattaa olla edessä myös unionin rajojen sisäpuolella pariisin terrori iskujen jälkeen eu aktivoi ensimmäisen kerran keskinäisen avunannon lausekkeen tämä oli historiallista unionin yhteisessä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa suomelle sotilasliittoon kuulumattomana maana on tärkeää etteivät eun turvatakuut ole vain kuollut kirjain paperilla turvallisuus ja puolustuspolitiikan saralla tapahtuu nyt eussa muutenkin unionin ulko ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja valmistelee parhaillaan eun globaalia ulko ja turvallisuuspoliittista strategiaa sen pohjalta on tarkoitus laatia eun puolustusta luotaava valkoinen kirja lisäksi komissio laatii parhaillaan puolustusalan toimintasuunnitelmaansa ennakoimattomat ja nopeasti syttyvät kriisit hybridiuhat pakolaiskriisi sekä itämeren heikentynyt turvallisuustilanne osoittavat miten tiiviisti ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhteen eussa puolustus on alettu nähdä yhä kokonaisvaltaisemmin

ole muuttumassa turvallisempaan vaan pikemminkin turvattomampaan suuntaan ennakoimaton turvallisuusympäristö vaatii suurempaa valmiutta reagoida nopeasti eun taistelujoukot on kehitetty tähän tarkoitukseen niiden käytön testaaminen ei ole itseisarvo kyse on suuremmasta kyse on turvallisuudesta ja uskottavuudesta

arvoisa puhemies suomi osallistuu eun taisteluosaston valmiusvuoroon nyt kuudetta kertaa edellinen kerta tapahtui vuoden kaksituhattaviisitoista ensimmäisellä puoliskolla

britannian johtamasta taisteluosastosta johon suomi osallistuu noin viidenkymmenen henkilön vahvuudella eun vuonna kaksituhattaneljä hyväksytyn taisteluosastokonseptin mukaan taisteluosastoa voitaisiin käyttää kestoltaan rajoitettuun ja osaston koon mukaan mitoitettuun tehtävään konsepti liittyy unionin turvallisuusstrategian vaatimukseen edistää varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa nopeaa ja tarvittaessa voimakasta väliintuloa vaikka operaation käynnistäminen ei edellytä ykn turvallisuusneuvoston valtuutusta on sen pyyntö lähtökohtana taistelujoukkojen käytölle kriisitilanteessa toistaiseksi ei ole vielä keskusteltu kyseisen osaston käyttämisestä valmiusvuoronsa aikana tähän mennessähän osastoja ei ole kertaakaan käytetty operaatioissa ja mahdollista tulevaa käyttöäkin on vaikea arvioida onhan kriisien ennakointi aina haastavaa

päätöksiä osastojen käytöstä on tunnustettava että taisteluosastot voivat vahvistaa eun strategista uskottavuutta vain jos niiden käyttöön on todellinen valmius ja kyky arvoisa puhemies edelliseen taisteluosastoon osallistumisen yhteydessä eduskunta kävi keskustelua muun muassa taisteluosastokonseptin kehittämisestä kysymys taisteluosastojen käyttämättömyydestä on nostettu uudessa selonteossa esille kiitettävästi kysymykset yhteisistä pelisäännöistä niin tilannekuvan muodostamisessa kuin kustannusten jakautumisessakin ovat olleet hankalia on totta että konsepti osin vasta hakee muotoaan toiminnasta on silti saatu myös hyötyjä taisteluosastojen puitteissa on järjestetty yhteisiä harjoituksia jotka ovat lisänneet suomalaisten joukkojen yhteistoimintavalmiuksia muiden näihin osastoihin joukkoja osoittaneiden maiden kanssa tällä on merkitystä myös kansallisen puolustuksen näkökulmasta sillä varsinkaan eun puitteissa ei ole olemassa mitään vakiintuneita sotilaallisen suunnittelun tai yhteistoiminnan rakenteita

maailmalle yritetään rakentaa vakaampaa tulevaisuutta suomessa turvallisuuspoliittisia valintoja ei jatkossakaan pidä tehdä hätiköiden vaan yhteisesti vakavasti ja perusteellisesti harkiten nykyiselle jo varsin vakiintuneelle linjallemme on edelleen olemassa kestävät perustelut

arvoisa puhemies suomi on ollut aktiivinen euroopan unionin kriisinhallinnan kehittämisessä tämä on jo kuudes kerta kun osallistumme taisteluosaston muodostamiseen kuten on kerrottu joukkoja ei ole vielä kertaakaan käytetty mutta niiden merkitys suomelle on ollut tärkeä kriisinhallintavalmiuksien ja suorituskyvyn kehittämisessä emme vielä tiedä tullaanko taistelujoukkoja käyttämään tulevana puolivuotiskautena jolloin suomen asettamat viisikymmentäkaksi sotilasta valmiusvuorossa moni jo luuli luuli eun yhteisvastuulauseketta kuolleeksi kirjaimeksi mutta nyt tiedämme ettei se ole tilanteet maailmalla muuttuvat niin nopeasti että puoli vuotta on pitkä aika arvoisa puhemies kansainvälinen turvallisuustilanne on heikentynyt viime vuosina tämä korostaa kriisinhallinnan merkitystä me vihreät kannatamme lämpimästi toimia kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseksi sopivia keinoja tähän ovat panostaminen rauhanturvaamiseen ja konfliktien estämiseen sekä hauraiden maiden kehityksen tukeminen maailma tarvitsee joukkoja jotka kykenevät reagoimaan nopeasti erilaisiin kriiseihin ja muuttuviin tilanteisiin kriisialueilla erityisesti siviilien suojelutehtäviin tarvittaisiin kipeästi vahvistusta kynnystä eun taisteluosaston käyttämiseen on pyritty madaltamaan monilla uudistuksilla joukkojen joustavuutta on lisätty ja etukäteissuunnittelua kehitetty kehityssuunta on hyvä joukkojen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös nopeaa päätöksentekokykyä taisteluosaston käyttö vaatii eu maiden yksimielistä päätöstä jotta nopean toiminnan joukot voitaisiin saada nopeasti täytyy eu maiden löytää ulkopolitiikan yhteinen sävel mielellään jo ennen kriisien puhkeamista siksi on tärkeää jatkuvasti kehittää eun yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkiä löytämään entistä tehokkaampia päätöksentekotapoja vihreät pitää tärkeänä että johon taisteluosastoa käytetään on ykn mandaatti arvoisa puhemies hallitus on leikkaamassa tällä hallituskaudella sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoja kaikkiaan neljälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla käytännössä kaikki rahat on jo sidottu olemassa oleviin operaatioihin ja sitä mukaa kuin ne päättyvät uusiin ei lähdetä hallitus on kyllä sanonut rahoittavansa tarvittaessa uusia operaatioita lisäbudjetein mutta tämä menettely vähentää kriisinhallintapolitiikkamme joustavuutta ja hidastaa operaatioiden toimeenpanoa vaikka eun taisteluosaston osallistumismallia on onnistuneesti kevennetty menee kriisinhallinnan supistetuista määrärahoistamme silti kaksi kuusi miljoonaa joukkoihin osallistuvien koulutukseen ja valmiudessa pitämiseen ilman että rahalla saadaan vielä itse kriisinhallintatoimintaa tässä tilanteessa on erityisen ongelmallista se ongelmallista se että valmiudessa olevaa taisteluosastoa ei ole käytetty kertaakaan maailmalla on lukuisia kriisejä ja konflikteja joissa olisi tarvetta tarvetta erimuotoiselle kriisinhallinnalle mutta silti suomen osallistumista supistetaan säästösyistä

siviilikriisinhallintaa tulee edelleen tehostaa kosovon ja viimeisimpänä ukrainan tilanteet muistuttavat että myös euroopassa on edelleen tarvetta hätäavulle ja jälleenrakentamiselle jälleenrakentamiselle sekä yhteiskunnan perustoimintojen hallinnon oikeuslaitoksen poliisin sosiaali ja terveyspalveluiden ja koulutuksen turvaamiselle

ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä suomen tulee olla aktiivinen solidaarinen toimija kansainvälisen yhteisön ottaessa tällaisia ja vastaavanlaisia velvoitteita tämä on tärkeä osa ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme tässä odotetaan uskottavuutta ja johdonmukaista toimintaa suomen taholta maallamme on vahvat perinteet rauhanturvaamistehtäviin osallistumisesta eun nopean toiminnan joukot perustuvat tietysti toisenlaiseen konseptiin mutta eun taisteluosastojen tehtävään kuuluu myös että ne tarvittaessa voidaan asettaa ykn käytettäväksi mikäli yk sitä pyytäisi osaamisemme ja kokemuksemme kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista ovat tunnetusti korkealla tasolla yleisesti voidaan sanoa että osallistumisemme eun taisteluosastoon antaa puolustusvoimien henkilöstölle arvokkaita kokemuksia jotka auttavat meitä kehittämään omia puolustusjärjestelmiämme täällä koti suomessa tämä ei koske vähiten materiaalipuolta minkä vuoksi on tärkeää että osallistumme harjoituksiin joissa materiaalistandardit ovat yhteensopivia

arvoisa puhemies ehkä ei ole paikallaan tämän päivän keskustelussa syventää pohdintoja suomen kansainvälisestä turvallisuuspoliittisesta roolista tähän keskusteluun meidän on syytä palata viimeistään silloin kun hallitus on luvannut esitellä ulko ja turvallisuuspoliittisen selontekonsa kesäkuussa saimme kuitenkin jo viime viikon lopulla hiukan maistiaisia siitä mistä tässä keskustelussa on kyse kun suomen mahdollisen nato jäsenyyden vaikutuksia arvioinut kvartetti esitteli raporttinsa kun otetaan huomioon myös mahdollinen realiteetti suomen täysjäsenyydestä natossa josta päättäisimme nimenomaan itse edustaja on tärkeää että suomen kansainvälisen toiminnan sotilaalliset suorituskyvyt ovat hyvässä kunnossa hyvin koulutettu nopean toiminnan suorituskyky on suomen tulevasta turvallisuuspoliittisesta ratkaisusta täysin riippumatta selkeä voimavara kansainvälisesti mutta se vahvistaa myöskin kansallista puolustusta

arvoisa puhemies

ole kuitenkaan tähän päivään mennessä käytetty missään operaatiossa kulloinkin puoli vuotta valmiudessa olevat osastot ovat suorituskyvyiltään hyvin erilaisia keskenään ja niiden soveltuvuus eri tehtäviin vaihtelee suuresti taisteluosastojen käytöstä on hyvin vaikeaa päästä poliittiseen päätökseen sillä vaikka kyseessä on nimellisesti eun taisteluosasto niin käytännössä vastuu ja kustannukset mahdollisista operaatioista jäisivät osallistuville maille ja erityisesti osaston johtovaltiolle arvoisa puhemies vaikka kokemukset euroopan unionin taisteluosastoon osallistumisesta ovat suomen osalta periaatteessa myönteisiä meidän tulee vakavasti pohtia miten toimintaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa pelkästään kriisinhallintavalmiuksien ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittäminen ja mittaaminen ei tuo riittävää lisäarvoa euroopan unionin taisteluosastojärjestelmälle unionin tasolla tulee avata keskustelua siitä mihin valmiusjoukkoja voidaan käyttää ja on rehellisesti myönnettävä että taisteluosastokonsepti ei ole kyennyt toteuttamaan sitä kaikkein keskeisintä tarkoitustaan eli nopeaa reagointia kriisinhallinnassa

kriiseistä ei ole ollut puutetta viime vuosina olemme joutuneet todistamaan useita kriisejä euroopan unionin lähialueilla pohjois afrikassa ja lähi idässä on on ollut kansannousuja ja sisällissotia ukrainan kriisi osoitti etteivät aseelliset konfliktit ole historiaa edes euroopassa

arvoisat kansanedustajat myönnän tässä vaiheessa ministerille ehkä kaksi minuuttia paikan päältä tai pöntöstä kummin tahansa ja ministerin puheenvuoroa seuraa lyhyt debatti

arvoisa puhemies kiitos eduskuntaryhmille pääpiirteisestä tuesta valtioneuvoston selonteolle kiitos myös kriittisistä huomioista ne ovat monin osin perusteltuja etenkin kysymys siitä miksi eun taisteluosastoja ei ole kertaakaan käytetty on on aiheellinen ja nousi useammassakin puheenvuorossa esille varmaan tärkein syy on suoraan sanottuna poliittisen tahdon puuttuminen ja tässä suhteessa eu maiden kannattaa katsoa peiliin toiseksi syynä ovat taakanjakokysymykset ja kolmantena kysymys valmiudessa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintatehtävän hoitamiseen näitä kysymyksiä on eu tasolla ratkottava ja tässä työssä suomi on ollut aktiivinen ja aikoo olla sitä jatkossakin on hyvä että myös eduskunta on tässä suhteessa tilanteen tasalla ja hereillä ongelmat on tiedostettu niitä on yritettävä ratkaista sillä muuten taisteluosastokonseptilla tässä muodossa ei ole kestävää tulevaisuutta mainittakoon että viimeksi kolmisen vuotta sitten keski afrikan tasavallan kriisin yhteydessä olisi ollut mahdollisuus nopeaan toimintaan niinpä taisteluosastojen käyttömahdollisuus otettiin esille suomen ja ruotsin toimesta mutta tukea ei muilta mailta riittävästi tullut ja niinpä joukot keski afrikan tasavallan operaatioon päädyttiin kokoamaan tavanomaiseen tapaan arvoisa puhemies on hyvä että eduskunnassa tämän selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä käydään tarkasti läpi eun taisteluosastotoiminnan hyödyt ja

arvoisa puhemies myös itse koen niin että on tärkeää että suomi on mukana tässä eun joukkojen asettamisessa näihin nopean toiminnan viisikymmentä suomalaista pääsee mukaan kiinnittäisin huomiota että se on suomalaisille reserviläisille tärkeä osa heidän harjoitustaan samalla kun niin sanotut ammattisotilaat saavat tärkeää koulutusta suomi pystyy kouluttamaan maajoukkoja he saavat kokemusta näistä kansainvälisistä tehtävistä mikäli niihin sitten joudutaan täällä on kiinnitetty huomiota siihen että näitä joukkoja ei ole koskaan tarvinnut lähettää tämä itse koulutusvaihe niin kuin ministeri omassa puheenvuorossaan kertoi kestää jo kolme kuukautta ja antaa jo siinä vaiheessa hyvää harjoitusta suomalaisille niin ammattilaisille kuin reserviläisille tämä näkökulma on minusta syytä huomioida

kun puhutaan eun yhteisestä puolustus ja turvallisuuspolitiikasta ja turvatakuista on huomattava mitä ne merkitsevät ja toisaalta mitä ne eivät merkitse suomelle läntinen yhteistyö on hyväksi ja erittäin tärkeää eun yhteinen politiikka ja turvatakuut velvoittavat mutta eu ei ole puolustusliitto eikä siitä ole sellaista tulossakaan

liittoutumisen ja liittoutumattomuuden vaikutuksista suomen turvallisuuteen

arvoisa puhemies kuten puhujamme jo totesikin perussuomalaiset tukevat kyllä tätä esitystä taisteluosastot ovat periaatteessa hyvä yhteistyön muoto vaikka käytännössä niitä todella ei ole hyödynnetty kertaakaan eun puolustusyhteistyöllä on hyvä olla myös jokin käytännöllinen sisältö olen itsekin siellä istunut aikanani europarlamentin puolustusasiain alivaliokunnassa jossa käytännön sisältöä todella konkreettisesti kaivattiin että oli edes jotain mitä oikeasti tehdä tätä kautta myös tämän toiminnan kautta edes yhdessä harjoittelu käytännössä kuten sanoin toteutuu silti kuten täällä on monesti tuotu jo esiin selkeämpi tehtävän ja käyttötarkoituksen määrittely on pitkällä aikavälillä varmasti mielekästä itsekin entisenä rauhanturvaajana ymmärrän että tämmöinen loputon harjoittelu ilman käyttöä ei tietenkään sitten joukkojen olemassaolon oikeutukseksi jatkuvasti riitä estehän ei tosin ole ollut kuten ministerikin totesi niinkään joukoissa itsessään vaan ylipäänsä eun yhteisessä ulkopolitiikassa jossa tätä yhteistä halua ei ole tähän asti löytynyt mutta kuten sanottu totean ihan rauhanturvaajana omasta kokemuksestani ettei yknkaan rauhanturvaajia varmaan ylläpidettäisi jos he vain ikuisesti harjoittelisivat eivätkä ikinä

puhemies aivan kuten tässä keskustelussa yhteisesti on todettu suomi on johdonmukaisesti ollut tukemassa tätä taisteluosastokonseptia toivoisin että ministeri voisi vielä varmemmaksi vakuudeksi nyt kertoa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän esittämään kysymykseen vastauksen onko mielestänne näköpiirissä suomen hallituksen kannan muutos suhteessa tähän taisteluosastokysymykseen onhan euroopan unionin piirissä laajemminkin nyt johtuen erilaisista turvallisuuspoliittisista uhistakin puhuttu oikeastaan tästä eu yhteistyöstä enemmän kuin pitkiin aikoihin lisäksi haluaisin tiedustella näettekö te että eun globaali ulko ja turvallisuuspoliittinen strategia voisi antaa joitakin viitekehyksiä nyt myös tämän taisteluosastokonseptin kehittämiselle koska tästäkin keskustelusta voi päätellä että vähän kehitettävääkin olisi

puhemies hyvä ministeri kuten todettua eu tarvitsee nopeiden joukkojen lisäksi nopeampaa päätöksentekoa kysynkin miten suomi osaltaan aikoo edesauttaa nopeampaa päätöksentekoa tilanteissa joissa nopeita joukkoja tarvitaan toinen kysymykseni tarvitaanko hallituksen mielestä nopeiden joukkojen operaatioihin ykn mandaattia

kokoontuneet tämän päivän pääaihe tuskin oli mikään kioskinkaatajakysymys mutta sen sijaan puhuttiin taatusti ja todistettavasti pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön ja puolustusyhteistyön tulevaisuuden näkymistä kysyisin ministeri niinistöltä mitä tietoa teillä on näistä keskusteluista tuliko siellä jotain uutta esille ja mitähän haikon kokouksesta jäi tältä osin käteen

puhemies

tehdyt sijoitukset ovat tuottaneet koulutuksellista hyötyä puolustusvoimillemme mutta onhan tämä kaiken kaikkiaan kallis järjestelmä pelkkänä harjoitustoimintana selonteosta löytyy lyhyt ylimalkainen kappale siitä miten suomen näkemyksen mukaan tätä konseptia tulisi tulevaisuudessa kehittää mutta toivon että te ministeri avaisitte hiukan enemmän tätä esimerkiksi sitä millä tavalla tätä yhteisrahoituksen lisäämistä voitaisiin kehittää sitten vielä toinen kysymys liittyen johtovaltio britannian tilanteeseen taisteluosastojen käytöllehän on kaksi vaikeaa edellytystä toisaalta nämä kustannukset jotka lankeavat erityisesti johtovaltiolle ja sitten kysymys poliittisesta yhteisymmärryksestä kun britannialla on nyt käymistila menossa suhteessa euroopan unioniin niin miten näette että se vaikuttaisi mikäli tällainen mahdollinen tositilanne tulisi vastaan tämän vuoron aikana

herra puhemies suurin kritiikkihän täällä nyt on kohdistunut siihen että näitä taisteluosastoja ei ole käytetty toki on on myönnettävä että olisi erittäin hyvä jos olisi sopivissa tilanteissa voitu käyttää niitä mutta osittain tämä kritiikki on on kuitenkin väärä se on väärä siinä mielessä että on erittäin tärkeätä että suomen puolustusvoimat saavat kansainvälistä yhteistoimintakykyä näitten harjoitusten kautta ja ja sillä on mitä suurin merkitys meidän puolustusvoimillemme jotka pyrkivät tähän niin sanottuun interoperabilityyn eli yhteensopivuuteen tähän voisi todeta hieman retorisesti että eihän suomenkaan puolustusvoimia lakkauteta vaikka ne vain harjoittelevat eli toisin sanoen kyllä harjoituksella on myöskin erittäin suuri merkitys

mitä sitten tulee kaiken kaikkiaan siihen miten tässä pitäisi mennä eteenpäin nythän pariisin terrori iskujen jälkeen euroopan unioni on herännyt tähän turvallisuuspoliittiseen ajatteluun ja nyt olisi aivan oikea hetki että suomen ja ruotsin hallitukset yhdessä nostaisivat eussa esille tämän kysymyksen ja ylipäätään tämän turvallisuuspoliittisen asian vahvemmin euroopan unionin puitteissa

arvoisa herra puhemies euroopan unionin taisteluosasto on kuin vakuutus jota ei ole tarvittu toisaalta hyvä ettei ole tarvittu mutta mutta kynnys taisteluosaston käytölle on kyllä jäänyt kieltämättä epäselväksi ja toivottavasti euroopan unionin globaali strategia tuo tähän tarvittavaa vastausta olisin kysynyt samaa kuin edustaja räsänen brexitistä jos iso britannia päättää erota euroopan unionin jäsenyydestä prosessi toki kestää useamman vuoden mutta näkeekö ministeri välittömiä vaikutuksia kansanäänestyksellä tähän johtovaltion rooliin suomi toimii vakauttavana voimana monessa kansainvälisessä organisaatiossa myös euroopan unionissa ja meidän oma roolimme kriisinhallinnassa on ollut pitkä ja ja merkittävä haluan tässä nostaa esille keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja vanhasen ryhmäpuheenvuoron jossa ansiokkaalla tavalla kuvattiin suomen roolia kriisien hallinnassa ja ja myös terminologian osalta että emme puhuisi

vaan näkisimme tämän kriisinhallinnan roolin puhumattakaan ulkomaalaisista lentokoneista ja niiden lentoreiteistä

arvoisa puhemies edustaja kari käytti hyvää termiä tässä on vähän kyse vakuutuksesta luulen että näiden taisteluosastojen merkitys historiallisessa perspektiivissä näkyy vasta vuosien vuosien päästä varmasti tämä toimintakonsepti tulee vielä muuttumaan ehkä se seuraava askel pikemminkin kiinteämpi valmius nopeaan toimintaan silloin kun osastokonseptin perustamisesta tehtiin päätökset vuonna kaksituhattaneljä ja toimeenpano ensimmäisen kerran kaksituhattaseitsemän niin tämä perustui nimenomaan ykn pääsihteerin voimakkaaseen vetoomukseen meille siitä että että luotaisiin yksikköjä jotka kykenevät nopeasti muutamassa päivässä menemään paikkoihin kansanmurhien tai muiden kriisien estämiseksi useasti sitä ensivaihetta sitten seuraisi pidemmälle pidemmälle menevä operaatio joita joudutaan suunnittelemaan ja kokoamaan pidempään mutta tämä on nyt tietynlainen ensiapu ja vakuutus tämän kustannukset verrattuna eun jäsenmaiden koko puolustusbudjetteihin ovat sittenkin marginaaliset tässä mielessä tämä vakuutus termi oli minusta hyvä ja hyötysuhde

arvoisa herra puhemies tämä vakuutus termi on on todella hyvä täytyy muistaa että eu on suomelle myös turvallisuuspoliittinen ratkaisu sitä ei pidä unohtaa nyt erityisesti pariisin iskun jälkeen kun näyttää siltä että eu ottaa harppauksen eteenpäin kun ranska aktivoi nimenomaan tämän avunanto ei siis yhteisvastuulausekkeen tämän neljänkymmenenkahden piste seitsemän niin nyt tässä tilanteessa on tärkeää että annetaan täältä selkeä viesti että suomi tukee eun ulko ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden kehittämistä suomen ulkopolitiikkaa on luonnehdittu nimenomaan tällä termillä vakauspolitiikka johon kuuluu se että suomi ja myös ruotsi ovat sotilasliittojen ulkopuolella ja toimivat vakauttavina tekijöinä tässä suhteessa annan myös tunnustuksen edustaja vanhasen termille kun hän totesi että vähempikin sotaretoriikka riittää olen tismalleen samaa mieltä sekin tukisi tätä meidän pitkään jatkunutta ulkopoliittista vakauspolitiikkaa on tärkeää että ne voimat jotka ovat olleet tämän linjan takuumiehinä takuumiehinä ja naisina tekevät tiivistä yhteistyötä myös

puhemies jos muistelee tätä taisteluosastojen perustamisen historiaa niin kyllähän lähtökohta oli nimenomaan se että sillä haettiin kriisinhallintaa ongelmien ratkaisua ja haluttiin estää kansanmurhat ei silloin perusteltu asiaa kansallisen puolustuskyvyn kehittämisellä se tuntuu olevan tänä päivänä se päällimmäinen peruste mutta ihmettelen kyllä mihin se eu kriittisyys katoaa silloin kun puhutaan euroopan unionin yhteisestä puolustus ja turvallisuuspolitiikasta ja samalla tapaa se katoaa silloin kun puhutaan eu rahoituksen lisäämisestä puolustussektorilla mutta olipa kyse nato selvityksestä ulko ja turvallisuuspolitiikasta yleensä tai vaikka lissabonin sopimuksen velvoitteista niin suomen tulee aina tehdä kansalliset itsenäiset ratkaisut eli siinä suhteessa olen kyllä täysin tasavallan presidentin kannalla toisin kuin ne jotka ovat nytten viemässä rinta rinnan ja tulkitsevat tätä nato selvitystä niin että se tarkoittaa nimenomaan sitä että suomi ei voi tehdä itsenäisiä ratkaisuja

oikeassa siinä että koko tämä konsepti eussa pitkälti ykn pyynnöstä perusteltiin nimenomaan muun muassa mutta kun suomi teki omaa päätöksentekoaan siitä kannatammeko tätä ja olemmeko edistämässä tätä ja lähdemmekö mukaan niin kuin lähdimme ensimmäisiin taisteluosastoihin niin siihen sisältyy myös analyysi siitä millä tavalla näitten varojen käyttäminen tähän tarkoitukseen palvelee myös meidän oman puolustuksemme kehittämistä ja ja ne perustelut olivat puoltamassa sitä että meidän kannattaa myös tältä kannalta lähteä mukaan

nato keskustelu on oma keskustelunsa ja olisi toivottavaa että hallitus toisi tämän selvityksen myös eduskunnan keskusteluun tähän saliin on arvokasta että täällä annetaan laaja tuki suomen on on tärkeää olla mukana eun taisteluosastotoiminnassa sotilasliittoon kuulumattomalle maalle on tärkeää että otamme kaiken hyödyn irti mitä eusta on saatavana pariisin iskujen jälkeen lissabonin avunantolauseke aktivoitui ja kaikki vastasivat siihen nopeasti kyllä on sotilasliittoon kuulumattomalle maalle arvokasta että näin toimittiin ja meille tällainen lavea tulkinta tästä avunantolausekkeesta on varmasti eduksi ja haluan myös kiittää ministeriä siitä että edellisen vastaavantyyppisen keskustelun jälkeen saimme hyvän selvityksen että kriisinhallintaveteraaniohjelma on etenemässä tämän vuoden aikana se koskettaa myös näitä naisia ja miehiä kuten kaikkia jotka me lähetämme kriisinhallintatehtäviin kannamme vastuun pahimmallakin hetkellä

herra puhemies suomalaisen oman turvallisuuden ja puolustuksen lisäksi meillä on oltava leveämmät hartiat ja siihen eu on ollut se sosialidemokraattienkin tukema vaihtoehto me saamme sieltä oppia niin kuin on tässä todettu mutta ne turvaavat kuitenkin isossa kuvassa meidän yhteistä eurooppalaista turvallisuutta tässä on on ollut näitä kysymyksiä siitä onko onko järkevää maksaa niin niin suurta hintaa harjoitustoiminnasta ja muusta ja sitten toisaalta tästä päätöksenteosta ja osittain myöskin niistä tehtävistä mihin taistelujoukkoa voidaan käyttää tai ei

tässä nämä johtovastuut ovat nyt britannialla joka on tietenkin tässä omassa prosessissaan mutta onko muuten tulevaisuudessa innokkaita johtovastuun ottajia

herra puhemies ainakin minun ajatteluni lähtee siitä ja toivottavasti monen muunkin että kun kansainvälisiin operaatioihin osallistutaan puhutaan niin kriisinhallinnasta kuin muusta harjoittelutoiminnasta niin aina keskiössä on meidän oma kansallinen puolustus ja sen pitää olla sitä tukevaa meillä on kuitenkin uniikki järjestelmä euroopankin mittapuussa yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat joukot ja meidän reserviläiset saavat tärkeätä kansainvälistä kokemusta näiden toimintojen kautta eun taistelujoukot ovat tärkeä osa tätä meidän meidän yhteistä eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaa mutta näiden joukkojen hyödyntäminen on tänään keskusteltu on jäänyt jäänyt oikeastaan olemattomaksi sitä ei ole tehty ainoastaan harjoittelutoimintaa kysyisinkin ministeriltä voisiko kriisinhallintatehtävissä hyödyntää esimerkiksi kun viime kaudella puhuttiin paljon malin operaatiosta niin olisiko tämäntyyppisiin operaatioihin mahdollisuus hyödyntää näitä joukkoja käytännössä enemmän
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille tuppurainen vikman pakkanen ja lindtman ja ministerille sen jälkeen pari minuuttia ja sitten vähitellen vähitellen siirryttäisiin puhujalistaan
arvoisa puhemies euroopan unioni on suomelle aivan perustavanlainen turvallisuusyhteisö ja eun turvallisuus ja ulkopoliittisessa yhteistyössä tapahtuu tällä hetkellä hyvin paljon se on ajankohtaista muun muassa tämän avunantolausekkeen aktivoimisen myötä ja myös sen myötä että korkea edustaja federica mogherini valmistelee tätä globaalistrategiaa jossa

arvoisa puhemies jotkut täällä tahtovat nähdä sotaretoriikkaa sellaista en tunnista sotaretoriikan maalailijat kuitenkin unohtavat sen tosiasian että kun haluamme rauhaa niin meidän on varauduttava puolustamaan niin uskottavasti että kenenkään ei yksinkertaisesti kannata suomea uhata tai suomeen hyökätä tältä kannalta maailman vahvimman puolustusliiton turvatakuut olisivat merkittävä lisä omaan kansalliseen puolustukseemme kuten asiantuntijoiden nato arviostakin ilmenee turvallisuuspoliittisten päätösten tärkein tavoite on aina suomen oman turvallisuuden vahvistaminen meidän omasta uskottavasta joka tapauksessa huolehdittava ja yksin ei kannata jättäytyä

arvoisa puhemies kuulun niihin joukkoihin jotka pitävät tärkeänä suomen omia puolustusvoimia ja koen niin että tällainen mukanaolo taistelujoukoissa vahvistaa meidän omaa puolustuskykyämme ja reserviläisten mahdollisuutta harjoitella itse olen ollut mukana yk joukoissa ja koen niin että on vähän erikoista että keskusteluun nousevat tarvinnut käyttää minusta se on vain hyvä että maailmalla ei ole sellaisia kriisejä missä

pidän arvokkaana sitä edustaja salolaisen näkemystä etteihän suomikaan omasta puolustuksestaan luovu vaikkei sitä tarvitse käyttää eversti paronen aikanaan kertoi namibiassa että voimaa pitää näyttää jotta sitä ei tarvitsisi käyttää tämä on minusta hyvä periaate tämmöisissä yk johtoisissa ja näissä kansainvälisissä tehtävissä

arvoisa arvoisa herra puhemies osin tähän vikmanin puheenvuoroon viitaten vaikka tästä nyt ei nato keskustelua tehdä sanon että minusta se osoittaa sen että on todella tärkeää että erityisesti ne puolueet jotka ovat suomen pitkän vakaan ulkopoliittisen linjan vakauspolitiikan johon kuuluu se että suomi pysyy sotilasliittojen ulkopuolella ja se on vakauttava tekijä kaikki ne voimat nyt tekevät tiivistä yhteistyötä sen voi tässäkin todeta mutta halusin puuttua tähän edelliseen puheenvuoroon turvatakuukeskusteluun aikanaan puhuttiin siitä merkitsevätkö nämä mitään ja edustaja vikman ensimmäisessä puheenvuorossaankin vähän samaa retoriikkaa muistutti että meidän pitää muistaa mitä ne eivät merkitse kun edustaja heinonen täällä totesi että meitä palvelee tämmöinen laaja tulkinta ja ikään kuin proaktiivinen ajatus ulko ja eussa niin olen kyllä tässä heinosen tulkinnan kannalla enemmän näitten turvatakuiden osalta eussa eu on meille turvallisuuspoliittinen ratkaisu

arvoisa puheenjohtaja mielestäni keskustan ryhmäpuheenvuorossa esiin tullut termin kyseenalaistaminen että onko taistelujoukot tai taisteluosasto oikea oikea termi euroopan joukoille oli hyvä huomio ja on aivan totta että kun kyse on kriisinhallinnasta ja ja on paljon myös tehtäviä missä he suojaavat nimenomaan siviilejä niin antaa ehkä väärän kuvan tämä taistelujoukko sanan käyttö ja siihen todellakin kannattaa kiinnittää huomiota sitten minä haluaisin nostaa tämän kriisinhallinnan kokonaisvaltaisen näkökulman elikkä eussa myös siviilikriisinhallintatoimintaa tehdään ja sitä halutaan kehittää yhdessä sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa samoin kuin suomessa on nostettu esiin että sitä pitäisi entistä enemmän miettiä kokonaisvaltaisesti olisin kysynyt ministeriltä miten tässä asiassa on edetty niin eun tasolla kuin meillä suomessa

arvoisa puhemies kiitoksia kysymyksistä kommenteista huomioista kysymyskierroksen aloitti edustaja pakkanen joka totesi että eun taisteluosastot ovat tärkeää harjoitusta reserviläisille sitä ne toki ovat mutta on aina muistettava perinteisten reservien kertausharjoitusten kustannustehokkuus ja vaikuttavuus kun puhutaan suomen puolustuskyvyn kehittämisestä edustaja huovinen kysyi hallituksen kannasta taisteluosastokysymykseen tulevaisuudessa tämänhetkinen kantahan selonteosta ilmi mutta totta kai seuraamme keskustelua eu tasolla ja toivomme että tämä eun valmisteilla oleva globaali strategia antaisi eväitä taisteluosastokonseptin järkevään uudistamiseen tähän samaan kysymykseen tarttuivat myös edustajat räsänen ja savola ja taisi tarttua edustaja paaterokin edustaja aalto kysyi suomen kykenevyydestä nopeaan päätöksentekoon siitä mielestäni on esimerkki kolmen vuoden takaa kun olimme valmiit keski afrikan tasavallan operaatiosta päättämään kertomani mukaisesti edustaja wallinille totean että minulla valitettavasti ei ole tietoa tästä pohjoismaisten ulkoministereiden haikon kokouksesta en ole vielä ministeri soinin kanssa asiasta ehtinyt puhua edustaja kari vertasi varsin osuvasti eun vakuutukseen ja hän kysyi taisi olla edustaja räsäsen tavoin ison britannian erosta brexitistä en usko että jos brexit toteutuisi kansanäänestys sanoisi ei en usko että sillä olisi välittömiä vaikutuksia ison britannian johtorooliin nyt kyseessä olevassa taisteluosastossa edustaja lindtman otti esille sotaretoriikan ja taisi olla edustaja mikkonen vai oliko se edustaja vanhasen aloitteesta tämä keskustelu käytiin ja kari myös totean tämä on tietysti mielipidekysymys onko se sotaretoriikkaa vai ei että englanninkielinen nimi on eubg eli battlegroup taisteluosasto siinä mielessä oikea käännös kyseessä on yleinen sotilastermi joka viittaa joukkoon joka kykenee itsenäiseen toimintaan siinä mielessä nimi on edelleenkin perusteltu edustaja paatero kysyi tiedänkö onko taisteluosastojen johtovastuun innokkaita ottajia tulevaisuudessa en tiedä mutta sen tiedän että suomi ei ainakaan tässä taloudellisessa tilanteessa tällaisen ison britannian kaltaisen johtovastuun ottaminen sopii ammattiarmeijalle mutta reserviläisistä koostuvalle armeijalle se olisi tavattoman kallis puhutaan kymmenistä ellei sadoista miljoonista euroista siirrymme

osallistuu eun taisteluosastojen valmiusvuoroon nyt kuudetta kertaa eli tämä ei ole nykyisen hallituksen keksintö suomi osallistuu osallistuu tällä kertaa valmiusvuoroon viiteenkymmeneenkahteen sotilaan voimin ja osallistuminen maksaa meille veronmaksajille kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa eli kymmenyksen siitä mitä se on maksanut aikaisemmin päätöstä seuraaviin valmiusvuoroihin osallistumisesta ei ole vielä tehty mutta pidän henkilökohtaisesti tärkeänä että olemme siellä missä saamme uutta sotilaallista osaamista ja kokemusta sotilaallisesta yhteistyöstä muiden eu maiden kanssa

osuus voisi edelleen pienentyä tästä kahden pilkku kuuden miljoonan osuudesta tärkeintä on kuitenkin miettiä mitkä ovat suomen valmiusvuoroihin osallistumisen todelliset hyödyt ja haitat ja miten toimintaa voitaisiin entisestään järkevöittää tässä on mietittävä nimenomaan suomen etua samalla on selkiytettävä millaisia suunnitelmia eu on tehnyt taistelutoiminnan kehittämisen suhteen mielestäni tärkeimpänä hyötynä tällaiselle toiminnalle on sotilaallinen yhteistyö eu maiden kanssa ja nimenomaan siksi ettei eulla ole omia asevoimia mikäli joukkojen tarkoituksena on jatkossakin että heitä voitaisiin käyttää kriisinhallintatehtäviin tilanteissa joissa tarvitaan nopeaa reagointia yllättävästi syntyneeseen kriisin niin tehtäviä varmasti tulevaisuudessa riittää
arvoisa

itse päätös sotilasosaston lähettämisestä ei luvalla sanoen ole mitenkään vaikea tai kauaskantoinen suomi on osallistunut tähän toimintaan jo useita kertoja aiemminkin odotettavissa on tälläkin kertaa harjoittelua joka yhteistoimintakykyä parantaessaan on sinänsä varsin arvokasta osaston käyttö operaatioissa on sitä vastoin epätodennäköistä tulevia kriisejä on vaikea ennakoida silti lienee todennäköistä että sellainen operaatio josta kaikki kaksikymmentäkahdeksan eu maata pääsisivät yhteisymmärrykseen ei toteudu tämän vuoden aikana tämä päätöksentekojärjestelmä onkin pohtimisen arvoinen kukaan meistä ei tietenkään halua että osastolle tulisi pakko saati kiire ryhtyä sotilasoperaatioon mutta pidän selvänä että järjestelmän ylläpito on mielekästä vain sitä voidaan käyttää suomen tulisi määrätietoisesti hakea poliittista yhteisymmärrystä järjestelmän toimivuuden lisäämisestä arvoisa puhemies eurooppalainen turvallisuus ja puolustuspolitiikka on ajankohtainen saksa on laatimassa uutta tilannearviota johon sisältyy aiempaa aktiivisempi rooli turvallisuuspolitiikassa ja puolustuksen resurssien lisäys saksan aktivoituminen tukee euroopan turvallisuutta niin paljon on maailma muuttunut toisaalla eurooppalainen turvallisuusrakenne uhkaa haurastua mikäli britannia lähtee euroopan unionista on se katastrofaalista myös ja varsinkin euroopan turvallisuudelle suomen kansallisen edun kannalta yhteistyörakenteet ovat tärkeitä emme halua hajoavaa euta ja sen tilalle suurvaltojen eurooppaa meidän on viestittävä yhteistyöhakuisuutta ja sitouduttava nyt puheena oleviin

arvoisa puhemies suomi on ollut aktiivisesti mukana osallistumassa eun taisteluosaston toimintaan ja toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä kriisinhallintaoperaatioissa suomella on ollut perinteisesti myös kansainvälisesti tunnustettu korkea osaamisen taso tätä osaamista pystytään eun taisteluosastoon osallistumalla pitämään ajantasaisena sekä kehittämään taisteluosastoon osallistuneita henkilöitä on toiminnassa mukanaolon jälkeen voitu käyttää myös erilaisissa kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ja näin hyödynnetty saatu kokemus laajemmalla kentällä voidaan sanoa että eun taisteluosastoon osallistuminen ja suomen toiminta kriisinhallinnassa tukevat toisiaan moniin muihin maihin verrattuna suomen puolustus on poikkeuksellinen oman maanpuolustuksemme perustuessa vahvaan reserviläisarmeijaan sekä liittoutumattomuuteen on muilla toiminnassa olevilla mailla käytössä joko ammattiarmeija tai jäsenyys puolustusliitossa tai molemmat nyt kyseessä olevassa osastossa irlannin lähtökohdat ovat samankaltaiset kuin meillä irlannilla ei ole ammattisotilaista koostuvaa armeijaa ja he ovat liittoutumattomia kuten suomi nykyaikaisen kriisin eskaloituessa voimankäyttöön ehkä hyvinkin nopeasti on tärkeää että suomella on mahdollisuus ottaa oppia muiden maiden toimintatavoista tämän lisäksi suomella tulee olla kyky siirtää saadut opit osaksi omaa maanpuolustustamme sekä yleiseen kriisinhallintaan tätä tavoitetta tukee se että nyt perustettava osasto koostuu hyvin pitkälti toimintaan sitoutuneista reserviläisistä jolloin osaston toiminnasta saadut opit ja kokemukset saadaan kantahenkilökunnan lisäksi myös suoraan aktiivisten reserviläisten käyttöön taisteluosasto koostuu hyvin erilaisista joukoista jotka yhdessä tuovat sille vaadittavan operatiivisen toimintakyvyn mahdollistaen osaston itsenäisen toiminnan erilaisissa toimintaympäristöissä suomesta suurin osallistuva yksikkö on tiedustelujoukkue nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa ympäristössä tiedon keruu ja sen analysointi ovat kriisin aikana erittäin keskeisiä johtamisen työkaluja osallistumisella saadaan varmasti lisäarvoa tiedustelutoiminnan ajantasaiselle kehittämiselle yhteisen taisteluosaston toiminnassa esiintyneisiin haasteisiin on aktiivisesti lähdetty kehittämään ratkaisuja esimerkiksi eri osallistujien välistä kommunikaatiota kehittämällä tämä on osoitus joukon toimintakyvystä sekä siitä että toiminta kehittyy ajan vaatimusten mukaisesti arvoisa puhemies osallistumalla eun taisteluosastoon yhdessä muiden maiden kanssa kehitämme sekä yhteistyötä muiden eu maiden kanssa että omaa osaamistamme ja kykyä nopeaan toimintaan kriisinhallinnassa tämän lisäksi joukkoihin osallistuminen on kustannustehokas tapa kouluttaa sekä puolustusvoimien kantahenkilökuntaa että reserviläisiä nykyaikaisiin kriisitilanteisiin kansainvälisessä toimintaympäristössä

arvoisa puhemies kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on tärkeä osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa näin suomi osoittaa että se haluaa osaltaan olla tukemassa rauhaa turvallisuutta ja ja vakauden ylläpitoa maailmassa sotilaallinen kriisinhallinta on osa kriisinhallinnan kokonaisuutta ja tähän osaan kuuluvat myös nämä euroopan taisteluosastot joista tänään keskustelemme kansainväliset kriisinhallintaoperaatiot ja niihin valmistautuminen kuten nyt kyseessä olevien taisteluosastojen kohdalla parantavat tietyllä tavalla myös kansallista puolustuskykyämme kun reserviläiset ja kantahenkilökunta pääsevät harjoittelemaan myös kansainvälisessä toiminnassa tässä mielessä eun nopean toiminnan taisteluosastotoiminta on myös hyödyllistä suomelle vaikka tähän mennessä taisteluosastoja ei onneksi olekaan käytetty vastauksena mihinkään konkreettisiin kriisitilanteisiin valmiusvuoroissa ollutta suomalaishenkilöstöä on käytetty erilaisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja myös jatkossa suomella täytyy olla tarvittaessa kyky toimia nopeastikin eun sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa mitä tulee taisteluosastokonseptin toimivuuteen on siinä ollut toki matkan varrella hankaluuksia ei ole välttämättä löytynyt yhteistä poliittista tahtoa tai taisteluosastosta päävastuussa ollut valtio ei ole suostunut kantamaan operaatiosta syntyvää taloudellista taakkaa muutaman kerran taisteluosastojen käyttöähän on harkittu kuten kongoon vuosina kaksituhattaviisi tsadiin ja keski afrikan tasavaltaan itse asiassa pariinkin otteeseen mutta lopulta on kuitenkin päädytty sitten erikseen suunniteltuun eufor operaatioon arvoisa puhemies suomi on puhunut pitkään eun taisteluosaston käytettävyyden puolesta järjestelmän ongelmat eivät ole syy luopua eun taisteluosastoista vaan kehittää niitä edelleen osana eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa kun katsotaan laajasta näkökulmasta viime vuosina eun huomiota ja resursseja ovat vieneet talousongelmat ja pakolaiskriisi eikä yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen ole ehditty panostaa samalla lailla olisi ollut syytä eu kuitenkin tarvitsee kompetenssia myös tällä alalla ja taisteluosastojen kehittäminen on siihen yksi hyvä väline suomi on lähettänyt osastoja eun taisteluosastovalmiusvuoroon jo itse asiassa viisi kertaa aikaisemminkin elikkä kysymyksessä ei ole mikään uusi asia kohdallamme budjetissa valmiusvuoron arvioitu noin kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa ja suomi maksaa osallistumisesta mutta myös hyötyy itse toki nopean toiminnan valmiuksien ja kriisinhallintakyvyn kehittymisestä sekä tärkeistä yhteistyökuvioista eri eu maiden kanssa on onni jos tulevaisuudessakaan taisteluosastoille ei tule tositilanteen käyttötarpeita mutta silti suomen täytyy toimia siihen suuntaan että taisteluosastot olisivat todella käytettävissä siinä tapauksessa että tarve kriisissä jossakin päin syntyisi

arvoisa puhemies arvoisa ministeri

unionissa on keskeinen turvallisuuspoliittinen valinta on tärkeää että tuemme jatkossakin eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan vahvistamista eurooppa kuitenkin kantaa nyt valtavaa ristiä harteillaan sillä se ei ole onnistunut luomaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen arabikevään tuoma toivo paremmasta on haihtunut itsevaltiaita ei ole saatu kukistettua vaan väkivallattomat mielenosoitukset köyhyyttä ja ja korruptiota vastaan on tukahdutettu väkivaltaisesti mikä on raivannut tilaa terroristeille joita karkuun ihmiset ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan kohti

arvoisa puhemies yhteiskuntien levottomuuksia ruokkivat nuorisotyöttömyys epävakaa yhteiskunta koulutuksen ja terveydenhuollon puute eriarvoisuus ja korruptio viha muhii ja kasvaa jos kansalaisilla ei ole ihmisoikeuksia ja poliittisia vaikutusmahdollisuuksia eikä tulevaisuudentoivoa valtio voi tarkoittaa nuorille pelkkää kiinnikäyvää poliisia ihmiset kokevat että heidät on hylätty oman onnensa nojaan tällöin ei millään ole enää mitään väliä terroristien on helppo saada rekrytoitua lisää vihaisia joukkoonsa ja yhteiskunnat radikalisoituvat tällöin rauhanturvaaminen on vaikeaa kun ei ole rauhaa mitä turvata eikä osapuolia kenen kanssa neuvotella rauhasta

yhdessä suurvaltojen kanssa on toimittava sen puolesta että välimeren toisella puolella hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta aseiden myynti sota alueille on lopetettava ei riitä että osa maista kuten suomi ei sitä tee vaan koko kansainvälisen yhteisön on laitettava rauha rahaa tärkeämmäksi ihmisarvo on jakamaton ja kansalaisuudesta riippumaton julkisen vallan velvollisuutena on aina kunnioittaa ja suojella sitä samaan aikaan kun lähetämme suomalaisia sotilaita taistelujoukkoihin tulee muistaa että toivoa muutoksesta ja rauhasta ei tule sotien vaan kansalaisyhteiskuntia vahvistaen

edustaja kulmuni totesi täällä puheessaan että on ollut onni ettei taisteluosastoille ole tähän asti ollut käyttöä olen tästä hiukan eri mieltä nimittäin kriiseistä ei ole ollut puutetta käyttöä taisteluosastokonseptille olisi kyllä ollut mutta niihin tarpeisiin ei ole kyetty vastaamaan lähinnä tämän päätöksentekojärjestelmän vaatimusten vuoksi selonteossahan kyllä ansiokkaasti pohditaan näitä erilaisia siihen miksi taisteluosastoja ei ole pystytty käyttämään pääosin kolme syytä ensinnäkin yhtenäisen poliittisen tahdon puute johon liittyy yksimielisyysvaatimus ja myös se että pelkästään yhtenäisen tilannekuvan saaminen on vaikeaa

ylipäänsä tätä konseptia käytännössä kyettäisiin käyttämään

puhemies hyvä ministeri vastasitte oikein hyvin siihen kysymykseen miten suomi omalta osaltaan pystyy nopeasti tekemään kansallisia ja omia päätöksiä tarkennan hieman alkuperäistä kysymystäni miten suomi osaltaan aikoo edesauttaa eu tasolla nopeampaa päätöksentekoa tilanteessa jossa nopeita eun yhteisiä joukkoja tarvitaan ja juuri ne asiat joita edustaja räsänen toi äsken hyvin esiin miten näissä puitteissa tässä kehyksessä suomi aikoo omalta osaltaan joustavoittaa ja nopeuttaa päätöksentekomekanismeja jotta tarpeen tullen näitä joukkoja voidaan käyttää pyytäisin vielä vastausta siihen toiseen kysymykseeni aikooko hallitus vaatia että jos näitä nopean toiminnan joukkoja taisteluosastoja käytetään joissain

olisin vielä palannut tähän siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan yhteistyöhön tai sen toiminnan toiminnan yhteensovittamisen tehostamisesta joka hallitusohjelmassa on mainittu ja joka myös eu tasolla on tärkeä sillä yhä enemmän kriisit ovat nopeasti muuttuvia ja ja myös laimeasti muuttuvia ja vähän joka suuntaan meneviä niin ettei aina tiedetä milloin tarvittaisiin nimenomaan sotilaallista kriisinhallintaa ja milloin siviilikriisinhallintaa niitä usein ehkä tarvitaan myös samanaikaisesti tämä sovittelutyö olisi erittäin tärkeätä pitäen mielessä tämän kokonaisturvallisuusnäkökulman tähän olisin vielä mielelläni kuullut ministerin kommentteja ja näkemyksiä miten tätä työtä on on jo kenties tehty ja miten sitä aiotaan edistää

arvoisa puhemies ihan samaan asiaan tartun kuin edustaja räsänen mikkonen ja ja aaltokin tuossa äsken kyllä vuodesta kaksituhattaseitsemän käynnistetyn taisteluosastotoiminnan jälkeen maailma on todellakin ollut pullollaan kriisejä pidän myöskin erittäin huolestuttavana sitä että eussa päätöksentekokyky on tällä hetkellä äärettömän heikko eikä päivitettyä ulko ja turvallisuuspoliittista strategiaa ole oikeastaan onnistuttu tekemään nythän sitä globaalistrategiaa toki toki ollaan luomassa mutta kun ajattelee tänä päivänä eun kykyä tehdä yhdessä yhteisiä päätöksiä ja kun ajattelee tällä hetkellä eun arvoja jotka ovat ikävä kyllä murenemassa muun muassa tämän pakolaiskriisin tiimoilta niin kyllä nyt toivoisi pontevaa toimintaa kaikilta jäsenmailta siinä että löydettäisiin yhteisiä ymmärryksiä myös siitä että tällaisia joukkoja jotka ovat olemassa voitaisiin ihan oikeasti käyttää kun niitä maailmalla tarvitaan
nyt vielä ministeri kaksi minuuttia nyt todella kaksi minuuttia sitten puhujapöntöstä

herra puhemies nämä kysymykset oikeastaan kuuluisivat ulkoministerille jota täällä olen tuuraamassa joten en pysty niihin kattavasti vastaamaan edustaja räsänen kysyi näenkö ylipäätään mahdollisena että eun taisteluosastokonseptia kyettäisiin käyttämään jos oikein ymmärsin kysymyksen jos minun henkilökohtaista mielipidettäni kysytään niin en usko että ison britannian taisteluosastoa tullaan käyttämään sellaiset ovat speksit mutta toisaalta en ole mikään ennustajakaan ja maailmassa voivat asiat hyvinkin nopeasti muuttua edustaja aalto kysyi miten suomi eu tasolla aikoo parantaa tätä taisteluosastokonseptia ja joustavoittaa tätä päätöksentekomekanismia kieltämättä se on haastava ja oikeastaan suomen ainoa keino tähän globaalistrategiaan yrittää vaikuttaa ja sitä kautta saada eussa yksimielisyyttä tämän konseptin kehittämiselle edustaja aalto kysyi myös tuleeko olla ykn mandaatti se on mielestäni erinomainen lähtökohta jokaiselle operaatiolle ykn mandaatti edustaja mikkonen toisti kysymyksensä liittyen siviilikriisinhallintaan valitettavasti nämä asiat eivät kuulu puolustusministerille enkä omaa riittävää asiantuntemusta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto viimeistään kolmas kuudetta kaksituhattakuusitoista

puhemies ajattelin ihan muutamalla sanalla yleisesti kommentoida kun kysymyksessä nyt kuitenkin on on vuosikertomus kyllähän katse tietenkin kiinnittyy sivuun neljäkymmentäviisi jolla puhutaan julkisesta taloudesta joka on epäilemättä määritellyt viimeisten vuosien kansallistakin keskustelua vuonna viisitoista suomen bkt lisääntyi jopa nolla pilkku viisi prosenttia se on pienellä plussalla mutta erittäin hauras siihenhän varmasti liittyy tämän hallituksen suurin kritiikki tänä vuonna mitä ollaan saatu että miksi tehdään näin suuria leikkauksia mutta toisaalta tasapainottamistoimia on täytynyt tehdä että päästään luomaan uutta kasvua ja kehitystä ne linjaukset mitkä tehtiin hallitusohjelmassa viisi kärkihanketta työllisyys ja kilpailukyky osaaminen ja koulutus hyvinvointi ja terveys biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatiokokeilut ja normien purkaminen kyllähän tästäkin raportista käy ilmi ja

ei ehkä ole aina ihan uskottavaa kun kuitenkin kritisoidaan leikkauksia ja sitten toisaalta kritisoidaan etteivät nämä isot asiat mene eteenpäin täältä näkyy myös vaikka tämä kysymys maakuntauudistuksesta valtavan suuri ja historiallinen asia suomessa ja jos se saadaan kun se saadaan eteenpäin niin suomikin vihdoin astuu kansainväliseen aikaan myös maakuntatason rakenteessa tämä vuosikertomus kyllä sisältää valtavan määrän mielenkiintoista tietoa ja on tärkeää että siihen sitten tarkastusvaliokunta ja muut valiokunnat osaltaan hyvin perehtyvät tämä on tämmöinen hyvä käsikirja varmaan jokaiselle edustajallekin

hallituksen vuosikertomusten raportointitavasta on käyty keskustelua ja varmasti tätä keskustelua tullaan tarkastusvaliokunnassa johon itsekin kuulun myös nyt tämän kertomuksen osalta käymään viime syksynä kun tarkasteltiin edellisen vuoden kertomuksia käytiin sitä keskustelua että näitä kertomuksia tulisi kehittää niin että keskitytään enemmän politiikkavaikutuksiin ei niinkään niihin tehtyihin toimenpiteisiin raportoitaisiin harvemmista asioista paremmin ylipäänsä tehtäisiin siitä kiinnostavampi ja luettavampi ja tuotaisiin myös kustannus hyöty analyysi mukaan raportointiin ja käytettäisiin riippumattomia asiantuntijoita tässä raportoinnissa no nyt on mielenkiintoista nähdä se onko muutoksia tapahtunut noin nopealla silmäyksellä näyttäisi että että jonkin verran on kehitetty kehitetty tätä raportointitapaa ja menty eteenpäin mutta uudessakin vuosikertomuksessa pääasiassa luetteloidaan hallituksen toimenpiteitä ja käytettyjä resursseja riskien tarkastelu on kyllä edellisvuodesta mielestäni parantunut mutta edelleen raportointi on epäyhtenäistä ministeriöiden välillä eli esitystapaa tulisi selkeyttää ja yhtenäistää ja ja erityisesti kiinnittää huomiota riskien määrittelyn kytkemiseen hallinnonalan toimintaan ja ja

arvoisa puhemies haluan vain lyhyesti yhtyä tuohon edustaja räsäsen näkemykseen meillä kummallakin on kokemusta vähän pöydän molemmilta puolilta eli hallituksen puolelta ja sitten toisaalta täältä eduskunnan päästä tähän käsitykseen siitä että kyllä tässä kehittämisen paikkaa olisi ja onhan tästä puhuttu jo pidempäänkin

sinänsä minään hallituksen onnistumisen arvioinnin mittarina kuinka paljon tekstiä on saatettu aikaan sitten puhemies haluan myös huomauttaa siitä että kun hallitus vie eteenpäin tälläkin hetkellä erittäin merkittäviä lainsäädännöllisiä hankkeita ja uudistuksia ollaanpa niistä poliittisesti mitä mieltä hyvänsä niin pitäisin kyllä ihan ministeriöiden virkamiestenkin ajankäytön kannalta tämän hallituksen kertomusmenettelyn uudistamista välttämättömänä kyllä siellä ministeriöissäkin ollaan näiden erilaisten revohkojen keskellä aika aika työntäyteisessä tilanteessa sikäli toivoisin kyllä että tätä uudistamista tehtäisiin

viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusi

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten että nimikirjan pitäminen tulisi työnantajalle vapaaehtoiseksi esitys on kaikin puolin onnistunut ja kannatettava tältä osin kirkkolain kuuteen lukuun ehdotetaan tehtäväksi yksittäisiä muutoksia kirkon henkilöstöä koskeviin säännöksiin esimerkiksi säännöstä viranhaltijan oikeudesta saada vapaata kunnallisen luottamustehtävän hoitamista varten muutetaan siten että säännös koskee viranhaltijan ohella myös työsopimussuhteista työntekijää samalla viittaukset kuntalakiin päivitetään uuden kuntalain mukaisiksi tämä on mielestäni tärkeä muutos koska seurakunnat ovat itsenäisiä erillisiä oikeushenkilöitä kuten kunnat jos kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen saa nykyisin vapaata tulee se sallia myös kirkon henkilöstölle tämän lisäksi kirkkolain kuuteen lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös työllistymisvapaasta ja työnantajan ilmoitusvelvollisuudesta ehdotuksen mukaan viranhaltijalla on sama oikeus työllistymisvapaaseen kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan nykyisin työllistymisvapaasta on sovittu virka ja työehtosopimusvaikutteisella pöytäkirjalla kirkkolain kuuden luvun ensimmäisessä pykälässä tarkoitettujen työnantajien palveluksessa työskentelee sekä viranhaltijoita että työntekijöitä joten tämäkin esityksen kohta on täysin perusteltavissa oleva tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen uudistus edistää eri palvelussuhdelajeissa olevan kirkon henkilöstön yhdenvertaisuutta ja selkeyttää henkilöstön asemaa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia myös siten että nimikirjan pitäminen muuttuu kirkolliselle työnantajalle vapaaehtoiseksi näinhän se on on ollut kunnissa jo pitkään jatkossa viranhaltijaa ja työntekijää koskevien tietojen luovuttamiseen sovellettaisiin nimikirjalain säännöksiä nimikirjan merkitys kirkollisille työnantajille ei ole enää samanlainen kuin aikaisemmin koska työnantajat ovat saaneet käyttöönsä muita järjestelmiä jotka korvaavat nimikirjaan merkittävät tiedot näitä ovat etenkin palkanlaskentaa ja muuta henkilöstöhallintoa varten luodut järjestelmät ei ole mielekästä että samoja tietoja kerätään moninkertaisesti erityisesti nimikirjaa koskevia uudistuksia pidetään tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina myös kirkon piirissä mielestäni hallituksen esitys on kaikin puolin onnistunut ja siten kannatettava kun hallitus on nyt säästölinjalla niin eikö yhtenä hallituksen esityksenä myös voisi olla tulevaisuudessa että kirkkoon kuulumattomilla ihmisillä kirkolliset arkipyhät olisivat palkattomia vapaita vai onko tämä liian arka aihe ainakin saataisiin säästöjä aikaan

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys ei varmasti mitään suuria poliittisia intohimoja herätä sen myönteinen vaikutus on lähinnä se että eri palvelussuhteissa olevien henkilöstöryhmien asema kirkon tehtävissä ja viroissa muuttuu yhdenvertaisemmaksi ja samalla myös sitten niiden henkilöiden asema jotka ovat kunnallisissa luottamustoimissa

tulee kuntalain säännöksiä vastaavaksi kaiken kaikkiaan kirkollisen lainsäädännön käsittely täällä eduskunnassa näihin pykäliinhän ei eduskunta enää voi tehdä muutoksia eli ne lähinnä voidaan vain hyväksyä tai hylätä mutta silti on hyvä että tämä kytkös kytkös ja kontakti edelleen kirkon ja valtiovallan välillä meillä on jolloin voidaan ikään kuin synkronoida kirkollista lainsäädäntöä ja ja sitten sitten valtion säädöksiä tuo edustajan puheenvuorossa esitetty heitto siitä että kirkkoon kuulumattomien osalta kirkolliset juhlapyhät olisivat palkattomia on aika erikoinen koska eiväthän nämä juhlapyhät tietenkään ja vapaat koske pelkästään kirkon jäseniä vaan aivan samalla tavalla kaikkia ihmisiä

arvoisa puhemies ensinnäkin pahoittelen sitä että esittelypuheenvuoroni on pitkähkö johtuen siitä että tässä laki aloitteessa on kaksi asiaa toivon voivani esitellä nämä kuitenkin samassa puheenvuorossa ja kerralla ja toivottavasti ääneni kestää sillä poden aika pahaa kesäflunssaa sdpn eduskuntaryhmä on tehnyt rinnakkaislakialoitteen hallituksen esitykseen lähetetyistä työntekijöistä koska hallituksen esityksen kolmekymmentäyhdeksän kautta kaksituhattakuusitoista väärä suunta on selvinnyt hallituksen esitys sisältää virheitä joita ei ole perusteltua viedä eteenpäin sdp tarjoaa hallitukselle vaihtoehdon ja perääntymistien huonosti harkittujen lakimuutosten korjaamiselle koimme että oli pakko puuttua tämän rinnakkaisaloitteen muodossa vaikka kysymys onkin täytäntöönpanodirektiivin toimeenpanosta vaikutelma joka esityksestä syntyy on sellainen ettei hallituksella ole kunnianhimoa puolustaa suomalaista työtä jos tästä ei ole kysymys niin sitten hallituksen esitys on kovaa ideologista suomalaisen työn ulosliputtamista jota en ja emme voi hyväksyä tämä esitys molemmissa tapauksissa jää historiaan ja siihen tullaan todennäköisesti vielä palaamaankin hallitus on direktiivin minimitoimeenpanolla synnyttämässä halpatyömarkkinoita suomeen jos suomeen tullaan töihin niin tullaan sitten reiluilla työehdoilla hallituksen esitys runtelee kaltoin suomen maantiekuljetusalaa me esitämme ketjuvastuun ulottamista kuten on jo rakennusalalla myös maantiekuljetuksiin samaa mieltä asiasta ovat sekä alan työntekijät että työnantajat

poikkeavia erityissääntöjä maantiekuljetusalalle vaikka lähetettyjä työntekijöitä koskevat normit eivät koske maiden välistä maantiekuljetusliikennettä niitä sovelletaan niin sanottuun kabotaasiliikenteeseen eli maan sisällä toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla ajettaviin kuljetuksiin

kymmenennessä pykälässä tai lähetettävän yrityksen velvollisuutta asettaa suomessa viranomaisten tavoitettavissa oleva edustaja kahdeksannessa pykälässä ei sovelleta jos työntekijän lähettäminen kestää enintään kymmenen työpäivää myöskään lähettävän yrityksen velvollisuus vuokratyössä ja alihankinnassa selvittää tilaajalle työntekijän sosiaaliturvan määräytymistä ei tällöin päde ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä ei tarvitse tehdä jos työskentely kestää enintään viisi päivää tämä on seitsemännessä pykälässä maantiekuljetusalan työn luonteesta johtuen nämä aikarajat jäisivät useimmiten täyttymättä näin maantiekuljetusalan työt käytännössä jäisivät suurelta osalta ehdotetun sääntelyn ulkopuolelle aikarajat ovat kansallisia lisäyksiä eivätkä perustu eu sääntelyyn useimmissa muissa euroopan maissa tällaisia ei kuljetusalan osalta käytetä lakialoitteessa siis esitetään hallituksen esitykseen lisättäväksi kuljetusalaa koskevia poikkeuksia aikarajojen soveltamisesta seuraavasti

lähettämisestä hallituksen esityksessä on viiden päivän aikaraja jota ei hallituksen esityksen mukaan sovellettaisi rakennusalan työhön me esitämme ettei aikarajaa sovellettaisi myöskään maantiekuljetusalan työhön

edustajan asettaminen hallituksen esityksessä on kymmenen päivän aikaraja me esitämme ettei aikarajaa sovellettaisi maantiekuljetusalan työhön

velvollisuus pitää saatavilla tietoja lähetetyistä työntekijöistä suomessa hallituksen esityksessä on niin ikään kymmenen päivän aikaraja me esitämme ettei aikarajaa sovellettaisi maantiekuljetusalan työhön

tietojen antaminen tilaajalle alihankinnassa ja alihankinnassa ja vuokratyössä hallituksen esityksessä on kymmenen päivän aikaraja me esitämme ettei aikarajaa sovellettaisi sovellettaisi maantiekuljetusalan työhön arvoisa puhemies nyt tulee sitten se toinen asia toisena muutosasiana lakiesityksessä on tilaajavastuu lähetetyn työntekijän vähimmäispalkasta rakennusalalla lähetettyjä työntekijöitä direktiivin täytäntöönpanodirektiivin kahdennentoista artiklan toisen kohdan mukaan rakennusalan toimintojen osalta jäsenvaltioiden on säädettävä toimenpiteistä joilla asetetaan vuokratyössä ja alihankinnassa työn tilaaja lähettävän yrityksen ohella vastuuseen työntekijän minimipalkasta sekä eräistä muista maksuista

yrityksen maksukyvystä on koettanut huolehtia että työntekijät saavat palkkansa direktiivissä on tilaajan vastuusta poikkeusmahdollisuus jonka mukaan näiden toimenpiteiden sijasta voidaan käyttöön ottaa muita

ja kansallisen lain ja tai käytännön mukaisia muita asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä jotka välittömässä alihankintasuhteessa mahdollistavat toimeksiantajaan kohdistuvat tehokkaat ja oikeasuhteiset seuraamukset väärinkäytöksiin ja petoksiin puuttumiseksi tilanteissa joissa työntekijöillä on vaikeuksia pitää kiinni oikeuksistaan hallituksen esityksessä on käytetty tätä poikkeusmahdollisuutta siinä esitetään säädettäväksi vain tilaajan tietyistä hallinnollisista velvollisuuksista sekä rakennuttajaan ja pääurakoitsijaan kohdistuvasta selvitysvelvollisuudesta jos työntekijä ei ole saanut palkkaansa lisäksi vedotaan jo voimassa olevaan tilaajavastuulakiin jossa ylipäänsä alihankinnan tilaajalle asetetaan tiettyjä selontekovelvoitteita ja joiden rikkomisesta voi seurata hallinnollinen maksuseuraus tilaajavastuulain velvollisuudet sekä nyt hallituksen esityksessä esitetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan tuota sellaista vastuun tasoa joka direktiivissä rakennusalan tilaajille pyritään asettamaan

esitämme tarkennusta rakennuttajan ja pääurakoitsijan vastuuseen rakennusalan työssä seuraavasti rakennusalan työssä tilaajalla on lähetettävään yritykseen nähden rinnakkainen vastuu viidennessä pykälässä tarkoitetuista työntekijöiden vähimmäispalkoista mikäli lähettävä yritys ei suorita tarkoitettua vähimmäispalkkaa kuukauden kuluessa sen erääntymispäivästä on lähetetyllä työntekijällä oikeus kohdistaa tätä koskeva vaatimus tilaajaan tilaaja vapautuu vastaamasta lähetetyn työntekijän palkkasaatavasta mikäli se voi osoittaa asianmukaisella tavalla varmistuneensa lähetetyn työntekijän palkkauksen asianmukaisuudesta sekä tilaajan maksukyvystä lopuksi arvoisa puhemies tässä rinnakkaislakialoitteen esittelypuheenvuorossa toin esille lyhyesti ja ja ytimekkäästi pääkohdat lakialoitteen on allekirjoittanut kolmenkymmenenyhden sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsentä toivon että aloitteeseen perehdytään ja paneudutaan niin että voisimme hyväksyä sen täällä lopulta yksimielisesti

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

että hallituksen esitykseen lähetettyjä työntekijöitä koskevaan direktiiviin tehdään parannuksia koskemaan maantiekuljetuksen ja rakennusalan työtä suomen rajojen sisäpuolella kuljettajalle tulee aina maksaa suomen työlainsäädännön ja yleissitovan kuorma autoalan työehtosopimuksen mukainen palkka jos ja kun halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset eivät toimi niin tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin maanteiden tavaraliikenteessä teollisuuden ja kaupan kilpailukyvyn parantaminen ei voi perustua suomen työlainsäädännön rikkomiseen ja suomelle tärkeän alan kuljetus elinkeinon eli suomalaisten rehellisten pienyrittäjien pärjäämisen heikentämiseen ministeri berner sanoi eräässä haastattelussa että kuljetusten avaaminen ulkomaiselle kilpailulle sujuvoittaisi kuljetuksia ja laskisi kustannuksia hyödyttäen elinkeinoelämää tällainen ajattelutapa ei tue suomalaisia tavallisia pieniä ja keskisuuria kuljetusyrityksiä asialla on erityisen suuri yhteiskunnallinen merkitys valtion talouden kannalta maanteiden tavaraliikenne on merkittävä verojen kerääjä ja ja maksaja alan kuuden miljardin euron vuotuisesta liikevaihdosta palautuu yritysten ja työntekijöiden maksamina veroina veroluonteisina maksuina kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa valtiolle on ihan aiheellista kysyä onko hallitus kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle ja aikooko tehdä suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista ja yrittäjistä työttömiä alan heikentäminen tulisi kasvattamaan valtion työttömyysmenoja ja pienentämään verotuloja arvoisa puhemies sellainen politiikka joka perustuu pienyrittäjien ja palkansaajien halpuuttamiseen ei ole kestävällä pohjalla se ei saa aikaan kasvua ja työllisyyttä ihminen jolla ei ole varmuutta palkastaan ei rakenna taloa ei käytä rahaa yrityksiltä ostettaviin palveluihin ei osta kuluta tällöin eivät pyörät pyöri vaan pysähtyvät niin kuin nyt on suomessa käynyt olemme suomessa valovuoden edellä työelämän lainsäädännössä verrattuna itäeurooppalaisiin maihin en usko kenenkään järkevän ihmisen oikeasti haluavan suomessa mentävän kohti itä euroopan työolosuhteita ja palkkoja palkkoja

yrityksen omistajille jäisi enemmän rahaa käteen tämä on kestämätöntä eikä edistä suomen tavoitetta saada pienennettyä työttömyyttä ja saada lisää verotuloja suomalaisen työn puolustajia tarvitaan tänään ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin nyt on luotava uutta pysyvää työtä pidettävä kiinni näistä entisistä ja pidettävä huolta työntekijöistä jotka ovat lomautus tai irtisanomisuhan alla moni suomalainen elää tällä hetkellä suuressa epävarmuudessa maan kansallinen etu on työpaikat suomessa vilunkiveikoista on päästävä eroon ja lainsäädäntö ja sen valvonta antavat siihen mahdollisuuden jos niitä halutaan oikein käyttää on tärkeää tukkia lainsäädännön lymypaikat helpointa on ennalta ehkäistä ne arvelen että jos on tahtoa niin löytyy kyllä tie arvoisa puhemies rakennusinvestoinnit työllistävät mutta ainoastaan silloin ne hyödyttävät valtiota ja kuntia kun urakat työllistävät suomeen verojaan maksavia työntekijöitä on varmaa että kilpailutuksissa tarjouksia jättävät myös yritykset joiden käyttämä henkilöstö aliurakoitsijoineen on voittopuolisesti muualta kuin suomen rajojen sisäpuolelta tulevaa

luistaminen sopimuksesta ei edes tule mieleen pelisääntöjen muuttamisella astutaan nykypelureiden varpaille mutta on selvää että muutos koituu kuitenkin kaikkien parhaaksi eniten meidän kaikkien veronmaksajien hyödyksi ja rakentamisen laatukin varmasti paranee työllistymisen verojen maksamisen ja ostovoiman lisäämisen myötä suomi lähtee nousuun meiltä poliitikoilta tarvitaan yhteistyötä ja vauhdin laittamista lain asenteiden ilmapiirin ja toimintakulttuurin muutokseen meidän tulee asettaa tavoitteita ja linkittää tämäkin asia muuhun tavoiteasetteluun eli työllisyyteen arvoisa puhemies toivon edustaja mäkisalo ropposen lakiesityksen läpimenoa niin kuin koko sdpn eduskuntaryhmä

arvoisa herra puhemies jotain hyvää tuli eustakin nyt yhdessä tiiviillä yhteistyöllä tulevan hallituksen ja ay liikkeen kanssa voidaan merkittävästi torjua harmaata taloutta ja varmistaa suomalaisten yritysten yhdenvertainen kilpailuasema suhteessa ulkomaisiin yrityksiin

että hallituksen esityksessä on toki parannuksiakin nykytilaan mutta tässä piilee myös isoja ongelmia joita edustaja mäkisalo ropponenkin ansiokkaasti toi esille varsinkin maantiekuljetusalalla esityksen kokonaishengessä ongelmana on ehkä se että se on heikko ja edustaa monilta osin direktiivin minimivaatimuksia ja vaikka se mahdollistaisi paljon vahvempiakin toimenpiteitä suomalaisen työn aseman vahvistamiseksi niin on tietenkin harmi että ei ole otettu niitä käyttöön herää kysymys onko tämä hallituksen linja toisaalta hallituksen esitys on varsin ongelmallinen tämän kuljetusalan näkökulmasta ja tätä problematiikkaa on tuonut esiin varsin voimakkaasti niin kuljetusalan työnantaja kuin työntekijäpuolikin tämä on mielestäni huomionarvoinen asia ja tietenkin ihan syystä koska hallituksen esitys tarkoittaa todella suomalaisten maantiekuljetusten alasajoa toisaalta vaihtoehtoja olisi kuten tässä lakialoitteessa tuodaan esille siksi kannatan tätä sosialidemokraattien hyvää ja suomalaista työtä puolustavaa lakialoitetta

arvoisa puhemies toivon todella että hallitus hyödyntäisi nyt tätä lakialoitetta koska tässä on kysymys maantiekuljetusalan tulevaisuudesta maassamme minun on on hyvin vaikea ymmärtää miksi hallitus haluaa heikentää omien maantiekuljetusyritystemme kilpailukykyä kun muualla euroopassa tehdään aivan päinvastoin eli puolustetaan lainsäädännöllä oman maan yrittäjiä rakennusalalle esittämämme muutos lähtee siitä tosiasiasta että näin toteutuessaan tämän direktiivin implementointi ei täytä alkuperäisen direktiivin henkeä sillä tällä ei turvata riittävästi lähetetyn työntekijän oikeuksia

lakialoitetta sillä näin voisimme estää kahden todella suuren virheen tapahtumista käsittääkseni ainakin perussuomalaiset ovat aina aiemmin olleet kannattamassa tilaajavastuuta ja he ovat olleet myös puolustamassa kuljetusalan työpaikkoja toivon että tämä heidän asenteensa näihin asioihin jatkuu samanlaisena